Arvoisa puhemies, kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen on ytimessä oleva asia. Kun keskustelemme siitä täällä Euroopan parlamentissa, emme saa unohtaa, millainen tilanne vallitsee omassa lähipiirissämme. EUn tilastojen mukaan joka viides nainen Euroopan unionissa on kohdannut fyysistä väkivaltaa ja joka kymmenes on ollut elämänsä aikana seksuaalisen väkivallan kohteena. Euroopan neuvosto arvioi, että jopa 45 prosenttia, siis lähes puolet naisista kärsii jonkinlaisesta väkivallasta vähintään kerran elämässään. Yleisin väkivallan aiheuttaja löytyy siitä vierestä, naisen lähin kumppani on useimmiten kärsimyksen aiheuttaja. Tässä siis totisesti riittää työtä meillä Euroopassakin, vaikka tilanne onkin parempi kuin eräissä muissa osissa maailmaa.

Siksi EUn on lausuttava ja tehtävä kaikki voitava tämän järkyttävän tilanteen muuttamiseksi, ja siksi äänestin tämän mietinnön puolesta.